Arvoisa puhemies, on tärkeää, että parlamentti ehti ottaa kantaa aktiivisen ikääntymisen teemavuoteen vielä ennen syksyn alkua, koska perusoikeuksien kannalta ehkä suurin yksittäinen ryhmä, joka kohtaa syrjintää, on tällä hetkellä ikäihmiset.

Siksi on tärkeää, että kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni korostavat vahvasti oikeusperustaista perusoikeusnäkökulmaa ikäihmisten oikeuksissa sekä niitä käytännön toimenpideohjelmia, joita jokaisessa jäsenvaltiossa tarvitaan tämän toteuttamiseksi.